Arvoisa puhemies, Euroopan unioni tarvitsee budjetin, joka rakentaa Eurooppaan tasa arvoa, taloudellista kasvua ja ennen kaikkea puuttuu nuorisotyöttömyyteen koko Euroopan alueella.

Mutta budjetin täytyy olla myös taloudellisesti vastuullinen, ja unionin täytyy pitää huoli siitä, että tahattomat ja tahalliset väärinkäytökset kitketään juuriaan myöten. Unionin täytyy siis pitää huoli siitä, että kehtaamme esittää seuraavan viestin kansalaisillemme. Sillä viesti ei ole helppo, se ei ole kevyt, se ei ole mikään lauantain toivekonsertti, ja viesti on tämä Jäsenvaltioiden ajama tiukka linja budjettiraamineuvotteluissa on vastuuton. Kansalaisille muodostuu kuva, että meidän, kansalaisten, rahoista pidetään hyvä huoli sillä, että EUn budjettia leikataan. Jos tälle tielle lähdetään ja tällä tiellä jatketaan, murennetaan koko unionin olemassaolon perusta. Lopulta pelissä on se, rakennammeko tätä maanosaa yhdessä vai rakennammeko tätä maanosaa ollenkaan, sillä Euroopan unionista tässä on nyt kysymys.